Hyvät kollegat, arvoisa komissaari, on hienoa huomata, että olette lukenut parlamentin päätöslauselman ja viittaatte siihen.

Haluan tähän lisätä, että oikeasti ne muutokset, jotka lama on tuonut tilanteeseen, tarkoittaa, että 20 prosenttia ei tosiasiassa paljon eroa business as usual ista.